nyt on vielä kuusi viikkoa aikaa näihin jalkapallokisoihin. Nythän Ukraina voisi osoittaa tulevansa vastaan ihmisoikeuskysymyksissä. Euroopan unionissa muun muassa Barroso on ilmoittanut kenties jäävänsä pois näistä kisoista.